Ihmisiä voidaan auttaa lähtöalueella tehokkaammin ehkäisemällä yhteiskunnan kurjistumista ja ehkäisemällä etenkin sodan ja väkivaltaisuuksien syitä.

Siinä on opiksi otettavaa meille eurooppalaisille.